Arvoisa puhemies, keskustelimme täällä puoli vuotta sitten edellisen kerran Venezuelan demokraattisten piirteiden jatkuvasta rapistumisesta. Erityisesti huono kehitys näkyy hallituksen hyökkäyksissä lehdistöä ja internetin vapautta kohtaan, sekä muun muassa sanomalehtien, radiokanavien, verkkosivustojen ja televisioasemien sulkemisena. Emme luultavasti tiedäkään kaikkia faktoja, mutta joka tapauksessa on nähtävä tilanteen periaatteelliset ongelmat. Presidentti Chávezin julkisesti vainotessa Afiunia Chávez on ottanut roolin, jossa hän hyökkää oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan, vaikka hänen pitäisi olla sen ensimmäinen suojelija. Vallanjako muodostaa demokraattisen ja perustuslaillisen valtion perustan, ja tiedotusvälineiden vapaus on olennaista demokratian ja perusvapauksien kunnioittamisen kannalta.